Paljon on niiden eteen tehty töitä, mutta työ on vielä kesken. EU maista vain kourallinen pääsee tavoitteeseen 0,7 prosentin kehitysrahoituksesta. EU maat sijoittuvat huonosti kulutus ja tuotantotapojen kestävyydessä. Yli 22 prosenttia EU kansalaisista elää köyhyydessä tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa, ja eriarvoisuus on lisääntynyt. EUn tulee erityisesti ymmärtää kestävän kehityksen tavoitteiden universaalisuus.

Meillä on siis arvokas tilaisuus ankkuroida kestävän kehityksen tavoitteet keskeiseksi osaksi EUn politiikkaa. Toivon, että toukokuun Sibiun huippukokouksessa Romaniassa EU näyttää johtajuutta ja tuo kestävän kehityksen vahvaksi osaksi keskustelua Euroopan tulevaisuudesta.